ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö kaksi

yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa herra puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen muutosehdotuksen

äänestystulos

kirjautumatta merkitään

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö viisi

tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen viides ja kuudennesta

arvoisa

arvoisa puhemies esittelen seuraavaksi kaikki tässä yhteydessä käsittelyssä olleet tarkastusvaliokunnassa mietinnön kohteena olevat kertomukset tässähän on perinteinen menettely vuosikertomusten osalta niin eduskunnan valtiontalouden tarkastusviraston kuin myös ulkopoliittisen instituutin osalta valiokunta on käsitellyt nämä kaikki saman kaavan mukaan on kuultu tilintarkastajien puheenjohtajaa on kuultu myös näiden kohteiden edustajia ja sitten eduskunnan sisäistä tarkastajaa ja tällä kertaa valiokunta kuunteli myös henkilöstöjärjestöjen edustajia tarkoituksena oli varmistaa että saamme myös laitosten johdosta riippumatonta tietoa ja tietoa siitä miten henkilöstö kokee asioita hoidetun tilintarkastajien kertomukset ovat tälläkin kertaa niin sanotusti puhtaita eli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa minkään näiden osalta näin tarkastusvaliokunta voi todeta että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti perinteisesti valiokunta on sitten katsonut erikseen muutamaa erityistä asiaa joilla on ollut yleisempää mielenkiintoa tai jotka ovat nousseet näistä kertomuksista tai saaduista palautteista muutoin esille näin tälläkin kertaa

sitä ennen sanon kuitenkin että valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös myönnettyihin määrärahoihin ja niiden käyttöön toiminnan kuluihin ja näiden muutoksiin ja näissä sinällänsä ei ole mitään erityistä merkittävää huomattu ne on kirjattu tuohon valiokunnan mietintöön eduskunnan osalta valiokunta kiinnitti erikseen huomiota tarpeeseen avustajajärjestelmän

meillähän on on käytössä nyt ryhmäkansliamalli tällä vaalikaudella sitä ennen sitä kokeiltiin kaksituhattaseitsemän vaalikaudella ja osittain käytettiin kaksituhattayksitoista kaudella lisäksi valiokunta on noteerannut niin kuin viime vuonnakin että myös avustajilta on tullut omaa palautetta liittyen avustajien asemaan ja valiokunta onkin päättänyt esittää kannanottonaan että on tarve tehdä tämmöinen avustajajärjestelmän kokonaisarviointi jossa huomioidaan myös tämän ryhmäkansliamallin kokemukset ja siitä saadut kysymykset tämähän liittyy siihen asiaan jatketaanko tähän ryhmäkansliamalliin siirtymistä niin kuin alun perin oli ajatuksena että koko eduskunta olisi mennyt ryhmäkansliamalliin sittenhän tehtiin tämä välimuodon ratkaisu että ne siirtyvät jotka haluavat ja ne jotka haluavat jatkaa vanhassa eduskunnan kanslian hoitamassa mallissa voivat jatkaa nyt kannatamme sitä että käytäisiin lävitse se mikä on ollut kokemus ryhmäkansliamallin osalta ja sitten arvioitaisiin miten se antaa aihetta tämän koko avustajajärjestelmän kehittämiseen mukaan lukien myös näiden henkilöstökysymysten parempi hoitaminen ulkopoliittisen instituutin osalta valiokunta huomioi sen että instituutilla on ollut mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa erillisrahoituksen turvin eduskunnan rahoituksen pysyessä ennallaan niin kuin muidenkin eduskunnan toimintojen osalta instituutti on voinut käyttää projektiavustusta hyväkseen ja se on antanut mahdollisuuden toimintojen kehittämiseen ja myös eräin osin laajentamiseen valiokunta toteaa omana havaintonaan että on perusteltua että kun instituutin osalta on käyty myös hyvin vilkasta julkista keskustelua niin instituutti ottaa omassa toiminnassaan myös tämän julkisen palautteen huomioon ei vain mitä virallista tietä tulee tai tai käydään tutkijayhteisön sisällä vaan noteeraa myös näistä asioista käytetyt julkiset puheenvuorot tarkastusviraston osalta on erikseen syytä sanoa että viraston ulkoiset tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin virastoa on hoidettu tehokkaasti ja se on tehnyt erittäin ison ja arvokkaan työn valtionhallinnon toimintojen kehittämisessä ei vain perinteisessä tarkastustoiminnassa vaan myös toiminnan kehityspuolella ja on antanut paljon lisää vauhtia nimenomaan vaikuttavuuden arvioinnissa valiokunta kuitenkin noteeraa että työviihtyvyyden osalta näissä henkilöstötutkimuksissa on havaittu heikentymistä ja esittääkin merkintänään että viraston johdon on syytä kiinnittää tähän huomiota ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin päätösehdotuksenaan valiokunta ehdottaa kaikkien kolmen osalta että eduskunnalla ei ole varsinaista huomautettavaa kertomusten johdosta

arvoisa herra puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma esittelikin mietinnön hyvin todellakin näiden kolmen instituution osalta ei ole mitään erityistä huomautettavaa pidän hyvänä sitä että kerran kaudessa kuullaan niin kuin tehtiin

näissä eri instituutioissa todella tämä työilmapiiri on työilmapiiri on myöskin asia johon kannattaa kiinnittää huomiota niin kuin vtvn osalta tuossa mietinnössä tehdään avustajajärjestelmä on vähän tällainen ikuisuuskysymys täällä eduskunnassa se ei ainakaan avustajia tyydyttävällä tasolla ole toisaalta sen kehittämisessä on monia monia ristikkäisiä paineita mutta on hyvä että on asetettu pääsihteerin asettama työryhmä ja asiaa pohditaan

arvoisa herra puhemies oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron lähinnä siksi että haluaisin kiittää tarkastusvaliokuntaa siitä että tässä on kuunneltu myös

minusta on on hyvin tärkeää tänä päivänä se että henkilöstöä kuullaan ja että työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia kaiken kaikkiaan voidaan parantaa sitä pitää tapahtua kaikkialla ja siksi mielestäni on tärkeää että myös eduskunnan valiokunnassa tämä asia huomioidaan siten että henkilöstöjärjestöjen edustajat

sitä pidän hyvin nykyaikaisena ja eteenpäin suuntautuneena toimintana ja toivon sille jatkoa ja tällaista avointa kuuntelevaa henkeä kaiken kaikkiaan sitä pidän myös tärkeänä että tässä on erikseen vielä mainittu tästä työviihtyvyydestä samoin samoin minusta oli arvokas kirjaus se että valiokunta kiinnittää tämän ulkopoliittisen instituutin osalta huomiota myös siihen että luonnollisesti otetaan toiminnassa huomioon myös julkinen palaute se on mielestäni aivan selvä ja tärkeä asia ja hyvä näin eli

tässä yhteydessä kun myöskin näiden instituutioiden toimintakertomukset ovat käsittelyssä olisin ulkopoliittisen instituutin toimintaan kiinnittänyt huomiota lähinnä siihen tarpeeseen joka meillä jatkossa myöskin eduskuntana on on tukea tällaista think ja tutkimuslaitosta mutta myöskin saada sieltä itsellemme arvokasta tietoa ja ja ajatuksia ajattelen nyt kaikkia niitä tarpeita joita liittyy tulevaisuuden venäjä politiikkaan ja ehkä ukrainan krimin kriisien ratkaisuun joita me kansanedustajat joudumme sitten käsittelemään etyj valtuuskunnassa tai euroopan neuvoston valtuuskunnassa olisi hyvin tärkeää että ulkopoliittinen instituutti pystyisi täällä tukemaan tätä kansanedustajien työtä ja luomaan ehkä ajatuksia ja näkemyksiä tähän toisena asiana tietysti kaikki se mitä nyt on tapahtumassa euroopassa tietynlainen uudelleenjärjestäytyminen ja eurooppalaisten instituutioiden kehittäminen taas kerran tarvitsemme suomalaista think tankia joka tuottaa myöskin meille kansanedustajille ajatuksia ja ideoita tässä mielessä odotukset ovat hyvin suuret kohdistuen ulkopoliittiseen

arvoisa puhemies oli erittäin hyvä että tässä kiinnitettiin huomiota myös näihin avustaja asioihin ja siihen miten työ saataisiin mielekkäämmäksi ja miten se saataisiin mukavammaksi nyt otan esille asian saattaa olla että ei ole suotavaa että tässä salissa siitä puhutaan mutta puhun kuitenkin se mikä on erittäin ikävää on että eduskunnan työilmapiirissä on ilmennyt sellaisia seikkoja että täällä on esimerkiksi työpaikkakiusaamista joka on mennyt niin vakavaksi että siitä on poliisitutkinta käynnissä

työpaikalla ei voi olla tämä on erittäin ikävä asia ja tiedän että nyt minulle sanotaan että näistä asioista ei pidä puhua täällä mutta minusta näistä pitää puhua jokainen kiusaamistapaus pitää nostaa esille ja jokaisen kiusaajan kanssa on keskusteltava asiasta minkä takia hän tekee sitä mitä hän tekee sen lisäksi meidän tehtävämme on myöskin tukea kiusattua osapuolta tukea siinä tehtävässä mikä hänelle on suotu ja mitä hän tekee olen todella iloinen siitä että tässä edustaja heinäluoma kun esitteli paperiaan kertoi myöskin näistä yleisistä työilmapiiriasioista ne ovat erittäin tärkeitä asioita me pystymme vaikuttamaan

tämä henkinen työsuojeluhan tuli työlainsäädäntöönkin mutta se tuli silloin kahdeksankymmentä luvun puolessavälissä ja se on ehkä syytä nostaa esille uudestaan jotta meillä olisi rauhallista työskennellä täällä

arvoisa herra puhemies eduskunta on erinomainen paikka tehdä tärkeää työtä täällä on valtavan osaavaa avuliasta kohteliasta työhönsä hyvin sitoutunutta ja työn osalta hyvin motivoitunutta henkilökuntaa virkailijakuntaa kansanedustajia auttamassa tekemään tärkeätä tehtäväänsä eduskunnan virkamiehet ja koko eduskunnan henkilökunta ovat kyllä kaiken kiitoksen ansainneet eräs asia johon olen kuitenkin kiinnittänyt huomiota on se että kun luin jonkinlaista selvitystä avustajien työilmapiiristä ja heidän kokemistaan asioista niin päällimmäiseksi tai yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi siinä yhteenvedossa nousi ainakin se että avustajat eivät voineet ymmärtää miksi heillä on pidempi työaika kuin muilla eduskunnassa työskentelevillä virkailijoilla ja ja henkilökunnalla pitää sanoa että minäkään en ymmärrä eli avustajilla on normaali työaika se virastotyöaika mitä valtiolla ja kunnilla noudatetaan mutta eduskunnan muulla henkilökunnalla on lyhyempi työaika me muistamme ne ajat kun eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa työaika oli kuusi tuntia vaikka palkka maksettiin normaalipituisesta työpäivästä en tiedä mikä siellä tänä päivänä on työaika mutta jos joku osaa minulle selittää minkä takia eduskunnassa avustajat ovat normaalin julkisella sektorilla valtiolla ja kunnilla noudatettavan työajan piirissä ja minkä takia muut eduskunnan työntekijät virkamiehet toimihenkilöt henkilökunta ovat tätä lyhyemmän työajan piirissä kuitenkin saaden siitä työstään täyden palkan

ulkopoliittisen instituutin hallituksen jäsenenä haluan kommentoida ulkopoliittisen instituutin toimintakertomusta ja toimintaa ilolla pystyi toimintakertomusta näin hallituksen jäsenenäkin lukemaan toiminta on ollut vahvaa kattavaa ja myös hyvin syvällistä joka tukee niin kuin kuuluukin instituutin tukea eduskunnan päätöksentekoa sillä tiedolla mitä instituutti tuottaa viitaten tähän edustaja haaviston hyvään puheenvuoroon katsoo maailman tilannetta tällä hetkellä niin on hienoa ja perusteltua että meillä on ulkopoliittisen instituutin kaltainen taho joka tuottaa tärkeää ja hyvää tietoa meille käytettäväksi meille suomalaisille päättäjille ja koko meidän yhteiskunnalle erityisesti kun miettii tätä pariisin ilmastosopimusta ja miten yhdysvallat trumpin hallinto on nyt toimimassa sen kanssa eli irtautumassa siitä niin kyllä me tarvitsemme lisää ymmärrystä myös siitä mihin suuntaan yhdysvaltain kaltainen merkittävä toimija on tällä hetkellä menossa onneksi jo ennen tätä tilannetta ulkopoliittinen instituutti on laittanut lisää resursseja ja kohdistanut toimintaansa yhdysvaltain poliittisen tilanteen ja kehityskulkujen tutkimiseen on erittäin arvokasta että se on tehty jo niin sanotusti etunojassa toinen on tietysti venäjään liittyvä tutkimus joka suomelle venäjän naapurimaana on tärkeää aina mutta erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa instituutti on onneksi myös siihen vahvasti panostanut uskon että tällä toimintakertomuksella voimme katsoa vuotta kaksituhattakuusitoista tyytyväisenä mutta hallituksen jäsenenä tiedän että voimme jatkossa katsoa myös vuotta kaksituhattaseitsemäntoista samanlaisella tyytyväisyydellä

varapuheenjohtajaa hyvistä puheenvuoroista ja muitakin siellä on tosiaan kuultu näitä henkilöstöjärjestöjen edustajia ja itse itse toivoisin että kiinnitetään huomiota kun tätä avustajajärjestelmää kokonaisuutena pohditaan että pohdittaisiin myös sitä avustajien työnkuvien tarkistamista koska nyt meillä on aika monenlaista avustajaa ja niillä on aika monennäköisiä työnkuvia tällä nyt lähinnä ajattelen sitä että että jos työ jollakin avustajalla on voisi sanoa ehkä vaativampaa kuin jollain toisella avustajalla niin silloin voisi kuvitella että palkkakin on hieman erilainen että näitä kannattaisi oikeasti miettiä se on nykyaikaa niin tehdään joka työpaikalla että eri töitä arvioidaan ja sen mukaan maksetaan palkkaa kiitos

arvoisa puhemies

ensinnäkin olisin yhtynyt tähän mitä edustaja simon elo sanoo esimerkiksi pariisin ilmastosopimukseen ja sen tulevaisuuteen liittyvissä asioissa todella tarvitaan nyt uutta ajattelua kysymys esimerkiksi euroopan unionin ja kiinan yhteistyöstä ilmastokysymyksissä tästä eteenpäin on sellainen joka vaatii myös

arvoisa herra puhemies omalta osaltanikin olisin halunnut kiittää ulkopoliittisen instituutin toimintaa minun mielestäni on erinomainen asia että meillä on tällainen tutkimuslaitos joka tekee riippumattomasti sekä erilaisia selvityksiä että varsinaista tutkimustyötä järjestää monenlaisia ajankohtaisseminaareja ja ja muita tilaisuuksia puhumme paljon näinä päivinä ihan oikeutetusti yleisradion journalismin riippumattomuudesta sen turvaamisesta se on hyvin tärkeä aihe vaikka ulkopoliittisen instituutin kohdalla ei ole kyse journalismista eikä se ole samalla tavalla vallan vahtikoira niin samalla tavalla kuitenkin koen että myös ulkopoliittisen instituutin osalta meidän pitää suhtautua siten että se tutkii asioita riippumattomasti tekee omia selvityksiä riippumattomasti julkisessa keskustelussa me voimme toki olla niitten heidän päätelmiensä tai jonkun tutkijan näkemysten kanssa samaa mieltä tai eri mieltä mutta meidän ei pidä pyrkiä poliittisesti suitsimaan ulkopoliittisen instituutin tutkimisen vapautta

kyllä minä haluaisin oikeasti kuulla minkä takia eduskunnassa vain avustajilla on se työaika mikä kaikilla muillakin julkisella sektorilla on ja minkä takia muilla on sitä lyhyempi työaika jos on hyviä selityksiä olemassa niin hyvä niin ellei ole riittävän hyviä selityksiä olemassa niin kyllä minä katson että puhemiehistön ja joka veronmaksajien puolesta vastaa näistä työehtoasioista tässä talossa tulisi ottaa tämä työaikakysymys omalle agendalleen ja pyrkiä tässä ratkaisuun joka on samanlainen kuin muuallakin valtionhallinnossa

silloin se iso kysymys koskee sitä että kun tämä ryhmäkansliamalli on otettu käyttöön niin on syytä raportoida mitkä ovat kokemukset niillä ryhmillä jotka ovat sen käyttöön ottaneet ja sitten on on syytä pohtia sitä onko osa näistä nykyiseen avustajajärjestelmään liittyvistä henkilöongelmista sellaisia jotka ratkeavat paremmin tässä ryhmäkansliamallissa tämä eduskunnan kanslian yhteydessä toimiva avustajajärjestelmähän on vaikea koska siinä tosiasiallinen paitsi työnjohto niin kaikenlainen ohjaus on yksittäisellä kansanedustajalla ja sitten eduskunnan kanslian mahdollisuus toimia työnantajana on hyvin etäinen ja se tulee esiin lähinnä sellaisessa tilanteessa jossa on vakavia ongelmia jotka voivat liittyä vaikkapa täällä puheena olleeseen kiusaamiseen tai joihinkin huomattaviin erimielisyyksiin tai epäluottamukseen ja ne ovat sitten parhaimmillaan voineet johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen ja sitten ikävä kyllä myös oikeusjuttuihin ja erittäin huono asia on ollut se että viime kaudella näissä oikeusjutuissa tuli myös langettava tuomio eduskunnalle eduskunta ei kestä kovin montaa tällaista jossa eduskunta työnantajana saa tuomion väärästä toiminnasta olosuhteissa joissa eduskunnan kanslia joka työnantajatoiminnasta vastaa on niin kovin kaukana kansanedustajan ja avustajan keskinäisestä suhteesta ja eduskunnan kanslian on vaikea sanoa mitä on tapahtunut mitä tulee kiusaamiseen niin kyllähän eduskunnan selvä politiikka on että siinä on nollatoleranssi ja kaikkiin pitää puuttua ja tässä suhteessa niistä pitää myös täällä pystyä puhumaan eli kun edustaja tolppanen pohti että voiko täällä puhua niin

puheenvuoroa voi jatkaa täältä pöntöstä

eli tämmöiset kiusaamisongelmat kyllä on syytä avoimesti käsitellä ongelmista pitää voida puhua ja ja henkilöstön pitää voida tietää että jos ongelma nousee niin siihen puututaan asianmukaisella tavalla nopeasti ja heti jotta tämmöinen kiusaaminen loppuu no sitten avustajajärjestelmän muihin osioihin valiokunnan tietoon saatettiin että tarkoitus on on perustaa työryhmä joka käy lävitse tätä avustajatoiminnasta saatua palautetta avustajien itsensä antamaa palautetta ja avustajajärjestelmän kehittämistä ja valiokunnan toivomus oli se että tähän liitetään tämä ryhmäkansliamallin toimivuuden arviointi jotta voidaan sitten katsoa kokonaisuudessaan miten tämä kehittäminen tehdään mitä työaikoihin tulee valiokunnan työssä sitä ei ole käsitelty eikä se ole tullut edustaja zyskowiczin mainitsemalla tai muulla tavalla ongelmallisena esille ei myöskään viime vuosien kansliatoimikuntien työssä ole tämä työaikakysymys ollut mitenkään esillä joten oletan että työaikakysymyksestä on viimeksi puhuttu olisiko mahdollista että siihen kohdistuvia ratkaisuja olisi tehty puhemies niinistön kaudella kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista työajoissa oikea taho tämän keskustelun noteeraamiseen on tietysti eduskunnan kansliatoimikunta ja oletankin että kansliatoimikunnan johto puhemiehet myös parhaillaan istuva varapuhemies ovat tarkasti panneet ylös edustaja zyskowiczin esittämät näkökohdat ja sitä kautta tämä asia tulee läpivalaistua en tunne mainittua asiaa ollenkaan mitä ulkopoliittiseen instituuttiin tulee on syytä sanoa vain tämä näkökohta että samalla kun on tähdellistä että kun meillä on riippumattomuus ja ja tutkimuksenvapaus

ja journalisminvapaus jota olemme täällä eri yhteyksissä myös korostaneet niin samalla on tärkeätä että niin tutkimustyötä kuin ohjelmatyötä pitää voida arvioida yhtä hyvin tieteellisessä mielessä ja journalistisessa mielessä kuin sitten myös kansalaispalautteena ja ja erilaisena asiantuntijapalautteena ja se mihin valiokunta halusi kiinnittää huomiota oli se että kun tästä on ollut paljon julkista keskustelua on ollut myös epäilyksiä siitä onko onko tämmöistä ikään kuin tendenssinomaista näkökulmaista kirjoittelua niin sekin palaute on syytä käydä lävitse ja instituutin sitten omassa työssään tutkia onko siihen aihetta ja asianmukaisesti vastata ihan samalla tavalla täällä nyt on esitetty näkökohtia vaikkapa mahdollisista kiusaamisongelmista niin ne on syytä herkällä korvalla kuulla ja selvittää ja sitten tehdä tätä koskevia ratkaisuja kiitoksia

arvoisa puhemies liittyen tuohon mitä edustaja heinäluoma viimeksi sanoi upin toimintaan liittyen on aivan oikein kaivattu myös sen julkisen arvion ja palautteen huomioon ottamista mitä on annettu esimerkiksi lehtien palstoilla tunnistan siitä kyllä itsenikin ja perustelen miksi olen olen tällaiseen kriittiseen arviointiin ryhtynyt minä en ole venäjä asiantuntija ja vielä vähemmän ukraina asiantuntija mutta olen osin valiokuntajakoon paikkajakoon liittyen yrittänyt perehtyä niihin asioihin voin kyllä omalta kohdaltani sanoa että en ole saanut työhöni apuja ulkopoliittisen instituutin toiminnasta tutkimustoiminnasta tuolta osin yle ja upi ovat kaksi aivan erilaista organisaatiota organisaatiota ja jos ajatellaan upia niin kyllä sen tutkijoitten pitäisi pystyä tuottamaan mahdollisimman arvovapaata kriittistä tutkimusta ja niin kuin jatkoarviointia varten ja ja

ihan tämmöinen vilpitön kysymys mitä lisäarvoa muut kansanedustajat poliittiset päättäjät ovat saaneet ulkopoliittisen instituutin venäjä ja ukraina raportoinnista minä en sitä paljon enemmän minua on hyödyttänyt esimerkiksi yksi ainoa kirja se on tämä kentin yliopiston richard sakwan ukraina teos taistelu ukrainasta jo yksin sen kirjan lukemalla minä olen pystynyt syventämään omaa analyysiani enemmän kuin ulkopoliittisen instituutin tutkimuksilla
arvoisa puhemies tähän lopuksi en osaa vastata edustaja mustajärven ukrainaa koskeviin kysymyksiin mutta ajattelen vain että on syytä kuitenkin lausua pieni tervehdys teille tähän lopuksi nimittäin tullessani tähän istuntoon jouduin lähtemään kesken tilaisuudesta jossa oli paikalla amerikkalaisia senaattoreita suomen eduskunnan vieraana

he pyysivät välittämään arvostuksen osoitukset ja parhaimmat tervehdyksensä suomen eduskunnalle sen täysistunnolle nyt sen olen tässä teille kaikille tehnyt samalla kun